Arvoisa puhemies, kiitos kaikille jotka ovat osallistuneet tämän erittäin tärkeä mietinnön valmisteluun.

YKn yleiskokous julisti puhtaan veden ihmisoikeudeksi vuonna 2010 ja EUn kansalaisaloite aiheesta keräsi yli 1,8 miljoonaa allekirjoitusta. Tämän johdosta meidän on pyrittävä takaamaan korkealaatuisen veden saatavuus kaikille kansalaisille edulliseen hintaan.

Päivitetyllä direktiivillä yhdenmukaistetaan juomaveden laatuvaatimuksia niin, että vaatimukset perustuvat uusimpaan tieteelliseen tietoon Maailman terveysjärjestön suositusten mukaisesti. Lainsäädäntöä mukautetaan myös siten, että se vastaa nykyistä paremmin ilmastonmuutoksen ja kiertotalouden haasteisiin. Veden laatua koskevien tietojen tulisi olla kansalaisille avoimia ja helposti ymmärrettäviä. Tämä kannustaisi myös veden toimittajia ja kansallisia viranomaisia siihen, että ne tekevät kaikkensa saavuttaakseen direktiivin mukaiset veden laatuvaatimukset.